Toisaalta onhan aina perinteisesti uskottu siihen, että työtä tekevälle riittää, mutta nykypäivänä tuo tilanne tosiaan on muuttunut. Liian usein tuttuja ovat tarinat, joissa koulusta valmistunut nuori lähettää kymmenittäin työhakemuksia erilaisiin paikkoihin ja toisista paikoista sitten tulee vastaus, että on esimerkiksi liikaa koulutusta kyseiseen työpaikkaan, toisista puolestaan koulutusta vastaavista työpaikoista saatetaan sanoa, että työkokemusta ei ole tarpeeksi, vaikka koulutus olisikin paikkaan sopiva.

Toisaalta vaaditaan, että lyhyessä ajassa meillä pitäisi olla koulutus, meillä pitäisi olla työkokemusta ja ehkä jopa perhekin perustettuna siihen väliin.

Toisaalta meidän täytyy muistaa, että työmarkkinoiden haasteetkin ovat muuttuneet. Enää ei tehdä sitä samaa työtä koko työuran ajan, vaan ihmisillä saattaa olla keskimäärin kymmenenkin työpaikkaa uransa aikana, ja tämä asettaa toisaalta haasteita koulutukselle ja elinikäiselle oppimiselle. On hyvin tärkeää, että me löydämme nyt konkreettisia toimia ja avaimia, joilla ratkaista tämä nuorisotyöttömyyden ongelma. Komission jäsen nosti esille nämä rakennerahastovarat ja toisaalta käyttämättömät rakennerahastovarat, joita tällä hetkellä tosiaan on 82 miljardia euroa. Olisi hyvin tärkeää, että näitä tosiaankin voitaisiin käyttää niin EAKRn kuin ESRn osalta entistä enemmän myös suuriin konkreettisiin toimiin nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi.

Tarvitsemme myös muita konkreettisia toimia, ja olen iloinen, että komissaari nosti myös näitä esille. Muun muassa nuorisotakuu on yksi sellainen konkreettinen asia, jota todella toivon, että edistetään. Tästä nuorisotyöttömyyden ongelmasta on puhuttu eurooppalaisella tasolla hyvin paljon ja useasti, mutta pelkkä ongelman toteaminen ja voivottelu eivät enää tällä hetkellä riitä. Meidän tosiaankin on löydettävä ne välineet, joilla oikeasti voimme kehittää yhteiskunnan rakenteita niin, että nuoret pääsevät entistä nopeammin työelämään. Yhteiskunnallisten toimien lisäksi tähän toki tarvitaan meidän jokaisen aktiivisuutta ja oikeaa halua.